Hallituksen tarjoamat korvaavat majoitukset ovat osoittautuneet täysin riittämättömiksi, mikä on johtanut jo valmiiksi surkeiden elinolosuhteiden huononemiseen entisestään. Kulkutautien torjumisen ollessa yksi koko operaation virallisista syistä, häätöjen jälkihoidon olemattomuus antaa aiheen kyseenalaistaa hallituksen motiivit. Zimbabwen tilanne on kaikkien tiedossa. Hallituksen korruptoituneisuus ja yleinen sekasorto niin taloudessa kuin yhteiskunnassa yleisestikin johtavat siihen, että jo lähtökohdat ovat olemattomat. Tämän vuoksi Zimbabwelta tuleekin odottaa selkeää osoitusta kyvystä ja halusta turvata kansalaistensa elintaso. Vaikka on olemassa perusteltuja tilanteita, joissa suuri määrä ihmisiä joudutaan siirtämään merkittävien hankkeiden tieltä, on keskeisenä lähtökohtana aina oltava myös siirtoväestön hyvinvointi.